Arvoisa puhemies, viime syksyn presidentin ja parlamenttivaalit Kongon demokraattisessa tasavallassa osoittivat vaalitarkkailun tärkeyden kolmansissa maissa. Valitettavasti tarkkailu ei kuitenkaan pystynyt estämään vaalien huolestuttavaa kulkua. EU tarkkailijat löysivät ongelmia jopa 79 prosentissa äänestyspisteistä, joissa he kävivät. Lisäksi väkivaltaisia yhteenottoja tapahtui ympäri maan. Tilanne on yhä erityisen huolestuttava itäisessä Kongossa. Kongossa on tällä hetkellä meneillään erittäin vakava vaalien jälkeinen kriisi ja sekä valtaa pitävät että oppositiojohto lietsovat väkivaltaa ja vihaa. Demokraattisesti valittu oppositio on hyvin pieni, kun taas osa oppositiota eristää itseään erittäin radikaalein strategioin. Kongossa ei ole legitiimiä hallitusta eikä maan politiikka ole päässyt raiteilleen vaalien epäselvyyksien takia.

EUn on nyt vietävä loppuun se työ, minkä se itse on aloittanut Kongossa jo monta vuotta sitten vaalien suojelijana.